Arvoisa puhemies, IPPC direktiiviä on valmisteltu aktiivisesti viimeisen vuoden aikana ja vaikka direktiivin lopullisella muodolla on valtava merkitys EUn teollisuudelle ja kansalaisille, on se silti jäänyt ilmasto ja energiapaketin jalkoihin. Tämä on sääli, sillä direktiivin taloudelliset vaikutukset yhdistettynä ilmastopaketin yhteydessä jo päätettyihin toimiin ovat huomattavat. Siksi niiden tulisi olla oikeassa suhteessa direktiivillä saavutettaviin ilmasto ja ympäristöhyötyihin nähden. Direktiivin tavoitteiden mukaisesti ehdotettujen parannustoimien tulee olla ennen kaikkea kustannustehokkaita. Muutoin tämä haastava seitsemän eri direktiivin yhdistäminen yhdeksi ei olisi kannatettavaa. Nykyistä byrokratiaan ja toimiin liittyviä kustannuksia on pystyttävä leikkaamaan, joskin pettymyksekseni ympäristövaliokunnan mietintö ei sitä saa aikaan. Lupaviranomaisten tulee voida vapaammin harkita olemassa olevien laitosten päästömääräyksiä, ottaen huomioon laitoksen iän ja teknisen tason, ympäristövaikutusten ja ympäristön tilan sekä parannustoimien kustannukset. Näin taattaisiin riittävä jousto olemassa oleville energiantuotantolaitoksille, erityisesti huippu ja varavoimaloille toimia pitoaikansa loppuun. Vastaavasti European Safety Net in hyväksyminen esittelijän esittämässä muodossa olisi erittäin hankala asia useasta syystä. Ei ole tietoa, missä ja miten ESN asetettaisiin, mikä jo sinänsä on kohtuuton tilanne. Toiseksi paikallisella lupaviranomaisella on selkeästi paremmat edellytykset ottaa huomioon vallitsevat olosuhteet, esimerkiksi laitoksen ikä, sijainti ja vaikkapa vedenotto, joka takaa mahdollisuuden joustavuuteen joustamattoman ESNn sijaan. Lupaehdot ovat jo nyt kaikkiaan varsin kovat. Niihin uusien lupien yhteydessä tehtävät tiukennukset aiheuttavat paljon kustannuksia ilman olennaista ympäristöhyötyä. Käytännössä tämä heikentäisi ympäristön suojelun tasoa. Olen iloinen, että ryhmäni tarkistuksessa selkeytetään tätä asiaa. Haluan tässä erityisesti kiittää kollega Jacksonia hänen tarkistuksestaan 134, jota ryhmäni on lähtenyt tukemaan. Taas kerran näemme kokemuksen tuomaa viisautta käytännössä. Tarkistus löytää kompromissin suureen osaan vaikeimmista kysymyksistä.